Kuten edeltävä puhuja totesi, paljon on myös niitä epäilijöitä, jotka epäilevät ja kritisoivat eurooppalaista koheesiopolitiikkaa. Uskon, että tulevalla kaudella ja tämän lainsäädännön puitteissa uusien asetusten kautta me pystymme vahvistamaan koheesiopolitiikkaa ja tekemään siitä entistä tehokkaampaa, jotta me pystymme luomaan uusia työpaikkoja koko Eurooppaan.

Toisaalta toivon myös, että jäsenvaltioissa ja alueilla oltaisiin aktiivisia, että uudet ohjelmat pääsisivät käyntiin hyvissä ajoin. Haluan omalta osaltani myös vielä kiittää kollegoita yhteistyöstä tämän pitkän prosessin aikana, samoin kuin komission jäseniä sekä neuvoston neuvottelevia virkamiehiä erinomaisesta yhteistyöstä.